Olemme tyytyväisiä, että tämä on johtanut uskonnonvapautta koskevien ohjesääntöjen kehittämisprosessiin.

Meidän on kuitenkin varottava sitä, että kuuntelemme vain tunnustuksettomia järjestöjä. Tarvitsemme lisää luovia tapoja kommunikoida myös radikaalimpien toimijoiden välillä, emmekä saa vain keskittyä itsemme kaltaisten järjestöjen toiminnan tukemiseen.